Mutta sinne on jäänyt muutama keskeinen puute Eläinten hyvinvoinnin taso ei ole korkeampi, torjunta aineiden pitoisuudet eivät vastaa luomutuotannon mukaista normitasoa.

Emme puhu yleisestä vesi tai ilmaperäisestä kasvatuksesta vaan siitä, että aika huonosti 30 asteen pakkasessa tomaatti tai kurkku juurtuu normaaliin maaperään. Toivottavasti tämä voidaan jatkossa ratkaista pysyvästi niin, että annetaan investointivarmuus myöskin tuottajille, jota he aivan välttämättömästi

Kysymys ulkomaisesta valvonnasta, josta kävimme keskustelua, mutta emme päässeet puusta pitkään. Tiedämme, että normaali rajavalvonta ei auta luomutuotantoon, koska luomu ei sinänsä haise, maistu tai näytä erilaiselta.